Arvoisa puhemies, kannatin tätä päätöslauselmaa, koska Eurooppa tarvitsee tulevaisuuteen suuntautuvan rahoituskehyksen tuleville vuosille.

Jäsenvaltioiden päämiehille näyttää olevan helpompi kunnostautua EU menojen leikkaajana kuin puolustaa yhteisiä eurooppalaisia hankkeita ja arvoja.

Vuosi 2013 on Euroopan kansalaisten teemavuosi.